kun edustaja maria lohela on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden kaksituhattakuusitoista valtiopäivien ajaksi

äänestyksen tulos luetaan avkunnas

kun edustaja paula risikko on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi vuoden kaksituhattakuusitoista valtiopäivien ajaksi eftersom ledamot

arvoisat edustajat kutsun teidät vuoden kaksituhattakuusitoista valtiopäivien avajaisiin jotka pidetään huomenna keskiviikkona kolmas toista kaksituhattakuusitoista sekä ennen avajaisia pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen